Arvoisa puhemies, edessä oleva kokous on erittäin tärkeä. Vuosi ennen EU vaaleja on tärkeää, että pystytään edistämään kaikkia niitä asioita, joista olemme viime vuodet keskustelleet ja jotka ovat välttämättömiä Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Siihen on nyt esitetty myös rahoituskehyksessä entistä enemmän varoja, ja tiedämme, että monet toimet tällä alalla ovat edenneet erittäin positiivisesti. On tarpeen, että Eurooppa ottaa enemmän itse vastuuta omasta puolustuksestaan, ja turvallisuus on yksi tärkeimmistä sektoreista, joilla meidän on edistyttävä.

Nyt osa jäsenmaista on liukumassa näistä huolestuttavasti pois.

Se on erittäin keskeistä Euroopan tulevaisuuden kannalta.